Ensinnäkin nämä erityisalueet kohtaavat monia ongelmia ensimmäisinä ja rajuimpina. Kun työikäinen väestö on usein muuttanut pois työn perässä, monet harvaan asutut alueet tulevat kohtaamaan väestön ikääntymisongelman ensimmäisenä. Tunnen tietenkin Suomen olosuhteet parhaiten ja voin kertoa, että Itä ja Pohjois Suomessa tulee pian olemaan sellaisia alueita, joissa yli puolet on eläkeläisiä. Ikääntyneen väestön suhde työikäiseen väestöön eli niin sanottu huoltosuhde on vuonna 2020 heikoin itäisessä Suomessa, Italiassa ja itäisessä Saksassa. Alueiden välinen polarisaatio lisääntyy huomattavasti ja sellaisten alueiden lukumäärä, joiden huoltosuhde on yli neljänneksen korkeampi kuin EUn keskiarvo, nousee vuonna 2020 jo 40ään. Siksi on tärkeää, että väestön ikääntymiseen liittyvät demografiakriteerit otetaan huomioon alue ja rakennepolitiikassa eikä tämä bruttokansantuotekriteeri saa jäädä ainoaksi. Toiseksi nämä alueet eivät saa enää menettää työikäistä väestöään vaan tarvitaan keskittymistä näiden alueiden kilpailukykyyn, jotta noustaan talouskriisistä ja saavutetaan EU 2020 tavoitteet. Tarvitaan innovaatioiden ja osaamisen kehittämistä, tarvitaan kilpailukyvyn vahvistamista. Vähemmällä rahalla tulee saada enemmän aikaan. Innovaatiorahoituksen valintakriteerinä tulisi olla todelliset hyvät tulokset. Tulee keskittyä kilpailukykyä ja työllisyyttä parhaiten edistäviin teemoihin kullakin alueella ja tarvitaan myös uusia sosiaalisia ja palveluinnovaatioita. Kolmanneksi tarvitaan eri rakennerahastojen toimet integroivia alueellisia ohjelmia, joiden tuloksia voidaan mitata ja arvioida. Hallinto ja tarkastusjärjestelmistä koituva hallinnollinen taakka jäsenvaltioissa on oltava suhteessa rahoituksen määrään. Rahoitus tulee tehdä ehdolliseksi tuloksista ja kytkeä se talouden rakenteellisiin uudistuksiin ja vastuulliseen talouspolitiikkaan. Vielä neljänneksi, arvoisa puhemies, tarvitaan alueiden välistä yhteistyötä yli rajojen erityisesti elinkeino ja ympäristöhankkeissa. Hyvä mahdollisuus tarjoutuu muun muassa näissä Itämeren tai Tonavan makroalueiden puitteissa, jotka täällä on jo keskustelussa mainittu. Tarvitaan yhteistyötä EUn naapureiden kesken, mutta esimerkiksi Itämeren kohdalla on tarpeen myös se, että Venäjä tulee kytkeä mukaan alueitten yhteistyöhön. Euroopan ainoan alkuperäiskansan